Kuuntelin tosi kiinnostuneena ja iloisena edustajan puheenvuoroa. Te selvästi lähditte arvopohjaisesti tätä kysymystä käsittelemään eikä pelkästään teknisesti niin kuin tähän saakka. Haluaisinkin kysyä Teiltä, oletteko miettineet myös, millä tavalla reilua kilpailua, demokratiaa ja journalismin vapautta pystytään edistämään esimerkiksi lisäämällä avoimuutta näihin algoritmeihin. Minua henkilökohtaisesti huolestuttaa, että asiasta ei puhuta lainkaan.